ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kahdeksantoista

arvoisa herra puhemies tässä on siis käsittelyssä pankkivaltuuston kertomus katsoin tuota talousvaliokunnan mietintöä ja siellä on monia hyviä havaintoja yksi minkä haluan tähän alkuun todeta on ollut varsin ajankohtaista ja tärkeää että että valiokunta kiinnittää huomiota siinä muun muassa tähän finanssivalvonnan tilanteeseen sen mahdollisuuteen suorittaa valvontatehtävää ja sen resurssitarpeeseen ja mielestäni tämä on hyvin hyvin asiallista mutta puhemies tässä yleisemminkin kun puhutaan taloudesta ja sen kehitysnäkymistä niin tietenkin aika tuore asia on tämä tänään tänne pöydälle jaettu valtion talousarvioesitys tietenkin tässä suomen pankki esimerkiksi ostaa parhaillaan suomen joukkovelkakirjalainoja tarkoittaa tietenkin sanaa velka eli valtio suomi velkaantuu koko ajan ja tästä olemme yhteisesti kantaneet paljon huolta myös täällä eduskunnassa ja kun tätä kirjaa nyt rupesin katselemaan niin kyllä hämmästys on tietenkin ollut siinä suhteessa suuri kun hallitus on jo pitkään puhunut että nyt pitäisi velkaantumista taittaa esimerkiksi monia kipeitä säästöjä työttömyysturvan leikkauksia ja leikkauksia eläkkeensaajilta ja lapsiperheiltä tehdään sen nimissä että pitää saada velkaantuminen kuriin

ollut varaa tehdä veroesityksiä jotka suosivat suurituloisia miljoonaperintöjen verotusta kevennetään metsälahjavähennyksiä tarjotaan kyllä herää kysymys senkö takia suomi edelleen velkaantuu että olisi sitten varaa millä tehdä arvovalintoja joissa jaetaan jaetaan tätä yhteistä hyvää lähinnä hallituksen

arvoisa puhemies edustaja viitanen otti tärkeän tärkeän asian esiin varmaan yhteinen huoli on tämä velkaantuminen ja niin kuin nähtiin tästä suomen pankin tilanteesta niin siellä on onko siellä viidentoista miljardin euron arvosta voi sanoa ikään kuin tätä valtion velkariskiä totta kai valtio tarvitsee rahoitusta mutta kyllä tässä tietysti herää kysymys kun varmaan viimeisen vuoden aikana tässä salissa eniten käytetty

kun on viety opiskelijoilta kahden viikon ruokarahat tai kun leikataan lapsilisiä tai eläkkeitä niin aina on perusteltu sitä sillä että suomen velkaantuminen pitää saada pysähtymään kyllä nyt suuri yllätys on kun tätä budjettikirjaa katsoo että tilanne on se että tänä vuonna otetaan enemmän velkaa kuin edellisen hallituksen viimeisenä vuotena ensi vuonnakin otetaan vielä enemmän velkaa kuin kaksituhattaviisitoista ja vielä kaksituhattakahdeksantoistakin alijäämä on suurempi kuin se mikä oli rinteen viimeinen budjetti meillähän on ollut esillä tämä velkakello jo useamman kerran

istunnossa olisinkin halunnut hallituspuolueilta erityisesti kokoomukselta kysyä onko teillä arviota siitä että kun tämä velkaantuminen jatkuu pysyvästi näin korkealla mitä luulette paljonko tulee tämän kauden aikana lisää tähän velkakelloon kokoomuksen

arvoisa herra puhemies edustaja viitanen päivitteli velkaantumista ja on hyvä että myös salin vasemmalla reunalla ollaan nyt herätty siihen että toimenpiteitä tarvitaan vielä maaliskuussa sosialidemokraatit olivat valmiita kahden viiva kolmen miljardin säästöihin ja luvattiin että niistä tulee konkreettiset esitykset ja että ne tehdään vielä etunojassa vaalikaudella tällaisia toimenpiteitä valitettavasti sosialidemokraatit ole vaalien jälkeen esittäneet onneksi nyt toimenpiteitä on tehty perussuomalaisten keskustan ja kokoomuksen ollessa hallituksessa ja talous on saatu nyt heti ensimmäisen vuoden jälkeen jo hienoiseen kasvuvireeseen se on toki niin hienoinen että tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä mutta oli myönteistä että esimerkiksi yritysbarometri kertoi siitä että yritysten luottamus ja ja tunnelma on parantunut ja monet kokevat niin että heillä on tänä vuonna ja ja ensi vuonna paremmat mahdollisuudet myös työllistää itse pidän myönteisenä sitä että esimerkiksi työn verotusta kevennetään ja se tehdään nyt nimenomaan niin että se tulee jokaiselle suomalaiselle työtä tekevälle pystytään vahvistamaan hivenen hivenen ostovoimaa ja arvovalintana tehdään myös se että tämä veronkevennys tehdään jokaiselle suomalaiselle eläkeläisellekin sekin on tärkeä hyvä asia ensi vuonna myös maksuperusteinen arvonlisävero yrittäjävähennys ja niin poispäin tulevat omalta osaltaan

arvoisa puhemies tämä pankkivaltuuston kertomus antaa tietysti mahdollisuuden käydä laajempaa keskustelua

vähän lämmitellä jo ensi viikon keskusteluja valtion budjetista täällä perjantai iltapäivän ratoksi ja sehän toki sopii eihän siinä mitään tärkeitä asioita ja kyse on isänmaan taloudesta mikä tietysti vaikuttaa kaikkeen tuossa jotenkin teidän puheistanne sai semmoisen kuvan että ikään kuin velkaantuminen olisi kiihtymään päin jotenkin semmoinen klangi teidän puheissanne on varsinkin kun kuuntelin tuota edustaja viitasen avausta näinhän ei ole velkaa otetaan ensi vuonna vähemmän kuin tänä vuonna vähemmän kuin tänä vuonna ja syntyy näkymä jossa velat

tasapainossa mutta tulot ja menot ovat tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi kertarysäyksellähän tätä ei voi laittaa tasapainoon ette tekään varmaan sitä ole ehdottamassa tai tietysti odotan mielelläni teidän vaihtoehtobudjettianne että mikä se sitten on mutta hallituksen näkemyksen mukaan kertarysäyksellä ei voida laittaa tuloja ja menoja tasapainoon se olisi suomalaisten kannalta kohtuuton ratkaisu varsinkin pienituloisten kannalta ja sosiaaliturvan varassa elävien kannalta kohtuuton ratkaisu vaan hallitusti asteittain mennään kohti tasapainoa ja askel otetaan siihen jo ensi vuonna ne veroratkaisut mitä tehdään kyllä edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistetään kotimaista kysyntää edistetään pk yritysten toimintamahdollisuuksia edistetään sukupolvenvaihdoksia kyllä siinä on kysymys siitä että että yhä useampi suomalainen pääsisi työelämän piiriin ja jos tässä työllisyystavoitteessa ei mennä kohti maalia niin se kyllä ongelmia myös tämän velkaantumisen osalta on erittäin tärkeää että tässä päästään eteenpäin ja ensimmäisiä hyviä merkkejä on näkyvissä pk barometri minkä edustaja heinonen mainitsi kesän työttömyysluvut suuret laivatilaukset tässä on on joitakin hyviä merkkejä näkyvissä ja tätä myönteistä kehitystä pitää nyt jatkaa siihen tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä joilla varmistetaan puhemies se että suomi lähtee nousun tielle

puhemies kyllä opposition levy rahisee opposition levy rahisee samat asiat jotka ovat olleet vuoden pinnalla pyörivät ikään kuin päivästä toiseen ja ikään kuin paniikkia nostetaan hallitus onneksi työskentelee kuten myös suomen pankki koko ekp järjestelmä eurooppalaisen ja suomen talouden nostamiseksi minulla onkin kysymys oppositiosta vastata edustaja lindtman tai puheenjohtaja rinne tai kuka vain miksi sdp ei ole toiminut oman varjobudjettinsa mukaisesti eli esittänyt suomen pankin pankkivaltuustossa sitä tuloutusmäärää jonka te olette halunneet kirjoittaa tänne varjobudjettiinne miksi te ette ole esittäneet sitä siellä että suomen pankki tulouttaisi sen valtiolle minusta sekin olisi yksi rehellinen toimenpide ei mielellään kertoo täällä että olette tasapainottaneet budjettia pienemmällä velan määrällä hallitus joutuu kamppailemaan ilman muuta velanotossa sen kanssa kuinka myös suomalainen kulutuskysyntä sitten kaiken kaikkiaan säilyy mutta tässä suhteessa minä ainakin näen että nyt teot ja sanat

edustajat niin kauan kuin tässä käydään kelpo keskustelua maksimissaan kahden minuutin puheenvuoroin en myönnä väliin joillekuille yhden minuutin vastauspuheenvuoroja pidän tästä kiinni

arvoisa arvoisa herra puhemies pankkivaltuuston kertomus kertoo siitä että euroopan keskuspankkijärjestelmässä on jouduttu harjoittamaan sellaista raha ja korkopolitiikkaa joka on ollut hyvin aktiivista ja on tehty poikkeuksellisiakin toimia tämä osin johtuu siitä että euroalueen jäsenmaat eivät ole pystyneet rakenteellisiin uudistuksiin sellaisiin uudistuksiin joilla voitaisiin työllisyyttä toimeliaisuutta ja yrittäjyyttä edistää tänään katselin kun puhutaan verotuksesta veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtajan esiintuomaa verokäyrää viideltä viime vuodelta viime vaalikaudella valitettavasti ei pystytty rakenteellisiin uudistuksiin sen sijaan verotusta kiristettiin merkittävästi ei pystytty säästämään verotusta kiristettiin ja valitettavasti se on suomen talouden kehityksen kannalta työn verotuksen kiristyminen erityisesti minusta negatiivinen ilmiö nytkin on kysymys tässä siitä että me pystymme suomessa suomessakin sellaisiin rakenteellisiin uudistuksiin vielä joilla voimme työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistää ja saada sitä talouskasvua aikaan joilla voimme voimme sitten näissä aika hitaan talouskasvun oloissa maailmassa saada sellaista talouskasvua joka helpottaa meitä julkisen talouden tasapainottamisessa kuten edustaja kaikkonen totesi on myönteisiäkin merkkejä erityisesti vaikka meriteollisuudessa ja pk sektorilla on investointeja lähtemässä liikkeelle tätä kehitystä meidän täytyy nyt voimistaa ja tämänkin pankkivaltuustokeskustelun ääressä arvoisa herra

puhemies edustaja viitanen on huolissaan valtion velkaantumisesta ja niin oli edustaja rinnekin vielä ennen eduskuntavaaleja puheenjohtaja rinne nimittäin esitellessään sdpn tavoitteita tälle vaalikaudelle puhui neljän miljardin euron sopeuttamistarpeesta sopeuttamistarpeesta ja kertoi että sdp on valmis kahden pilkku kuuden miljardin euron menoleikkauksiin no niitä tässä odotellaan ehdotuksianne näkemyksiänne mistä te otatte sen kaksituhattakuusisataa miljoonaa vuositasolla kun tämän kertoisitte niin voitaisiin sitten verrata miten hyvin te löydätte sellaisia säästökohteita jotka ovat vähemmän haitallisia vähemmän ikäviä kuin ne säästöt joihin hallitus on pakosta joutunut esimerkiksi koulutuksen osalta tämän saman haasteen toki esitän ja olen monta kertaa esittänyt myös vihreille kokoomuksen työlinja näkyy vahvasti hallituksen työssä monia toimia on tehty työllisyyden ja kasvun edistämiseksi lisää päätöksiä tehtiin budjettiriihessä yksi päätös joka on jäänyt liian vähälle huomiolle oli se että päätettiin asettaa virkamiestyöryhmä kannustinloukkujen purkamisen purkamisen edistämiseksi ja tätä työtä on tarkoitus tarkastella viimeistään puoliväliriihessä kuten täällä ovat muun muassa edustajat kaikkonen ja ja heinonen kertoneet niin myönteisiä merkkejä suomen taloudessa näkyy monia työllisyys on hitusen parantunut ja odotukset esimerkiksi pk sektorilla ovat valoisammat kuitenkin haluan kaikille korostaa sitä että nyt tehdyillä toimilla ei näillä näkymin päästä hallituksen keskeiseen työllisyysastetavoitteeseen ja sen takia pitää olla valmis uusiin kasvua ja työllisyyttä tukeviin toimiin

puhemies yritän löytää tästä yhteyden keskuspankin toimintaan ja pankkivaltuuston kertomukseen keskuspankkijärjestelmä vastaa rahapolitiikasta ja ovat verraten varovaisia ottamaan talouspolitiikkaan kantaan mutta siltä osin kuin makrotasolla kantaa otetaan niin se suosittelee sitä että julkisia julkisia alijäämiä painettaisiin alaspäin ei kertarysäyksellä vaan asteittain niin että huolehditaan myös huolehditaan myös markkinoiden toimivuudesta kulutuskysynnästä siksi minusta ei pidä katsoa nyt yksittäisiä vuosia myöskään tämän hallituskauden alussa nouseeko vai laskeeko laskeeko vuositason alijäämä siihen vaikuttavat sellaiset seikat kuin suuret tuloveronkevennykset tai suuret infraan infraan tapahtuvat satsaukset joita nyt alkukauteen tehdään jotka ovat ajallisesti perusteltuja koska nyt kasvua pitää saada liikkeelle ja

arvoisa puheenjohtaja täällä on esitetty paljon kysymyksiä mutta ehkä tässä sdpn vaihtoehtobudjetissa kiteytyy se olennainen vastaus tässä on meidän yhtälömme joka ottaa vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa joka tekee veroratkaisut oikeudenmukaisemmalla tavalla laajentaa veropohjaa niin että hyväosaisemmatkin osallistuisivat lamatalkoisiin ja vältettäisiin kaikista julmimmat leikkaukset mitä hallitus nyt on tekemässä lapsiperheille opiskelijoille eläkkeensaajille työttömille pieniosaisimmille

edelleenkin löydän hyvin vähän hallitushan on odottanut tässä yli vuoden vailla todellisia todellisia työllisyystoimia uskomalla vain sokeasti johonkin kilpailukykysopimukseen ja sen varjolla tietynlaiseen palkansaajan kyykyttämishenkeen mitä näissä pakkolakivaiheissa tässä prosessissa oli ja hukattiin samalla aikaa mutta mitä tulee tähän

velkaantumiseen arvoisa hallitus niin tietenkin näyttää vähän kiusallisesti siltä että tämäkin hallitus tuossa taisi vähän muutella näitä velkaantumisarvioita ihan vain sillä että katsottiin miten myyntitulot myyntitulot ajoitetaan tai minkälaisia ovat verotuloarviot ja kikkailuahan tämä on mutta se julma tosiasia mistä te ette pääse eroon on se että entistä enemmän otetaan velkaa verrattuna siihen mitä viime hallituskauden lopulla otettiin

minä vähän luulen että puhemies me jatkamme tätä keskustelua

uutta parhaillaan laaditaan ja se on jo aika hyvässä

kyselytunnilla ja muualla näytti siltä että hallituksen mielestä aurinko kovasti paistaa ja ja nyt on tehty hyvät veroratkaisut kaikille hyvin tasapuolisia ja muuta siinä suhteessa kyllä järkytys oli myös iso kun nyt olemme alkaneet purkamaan tätä tätä kokonaisuutta silloin tiedossa oli se että tietenkin jos kaikille annetaan tasasuuret kevennykset enemmän se suurituloinen hyötyy mutta kun nyt alkaa sitten näitä erilaisia verokäppyröitä graafeja paljastumaan niin tulee muuten monta kysymystä mitä tulemme esittämään sitten ensi viikolla tämän suhteen huonoa tekee kun katsoo tiettyjä arvovalintoja nimittäin siellä on monta asiaa missä todella korostuu se että hallituksen valinnoilla tässä budjettiesityksessä nimenomaisesti tehdään sellaista veropolitiikkaa että hyväosainen hyötyy pieni ja keskituloinen ei niinkään

puhemies edustaja viitanen ei siitä teidän vaihtoehtobudjetistanne löydy kahdella pilkku kuudella miljardilla säästöjä niitä ei löydy siitä ja hyvä että tämä keskustelu näyttää jäävän henkiin vielä tämän tämän päivän jälkeen kun kerran vielä maaliskuussa sosialidemokraattien mukaan tällä nyt alkaneella nyt toimivalla vaalikaudella on varauduttava sopeuttamaan julkista taloutta neljällä miljardilla eurolla silloin puheenjohtaja antti rinne on tiedotteen antanut ja neljän miljardin euron sopeutuksesta kolmesta miljardista pitäisi sdpn mukaan päättää heti vaalikauden alussa täällä todetaan että

tulopuolella yksi kolmasosa vaalikauden alussa tämä tarkoittaisi menoleikkauksia kahdella miljardilla ja myöhemmin sopeutettavasta osasta leikkausten osuus olisi nolla pilkku kuusi miljardia eli yhteensä kaksi pilkku kuusi miljardia sellaisia säästöjä ei löydy ja ajattelin kun siinä ei äsken ollut montaa puheenvuoroa että olisin käyttänyt ihan vain tämmöisen minuutin puheenvuoron ja edustaja rinne puheenjohtaja rinne olisi ehtinyt vielä kertoa ne säästöt tässä tämän perjantain aikana mutta hyvä että tämä keskustelu jää henkiin ja puheenjohtaja rinteellä on aikaa nyt viikonlopun aikana tehdä ihan selkeä listaus kun ensi viikolla talouskeskustelu jatkuu hämmästelin sitä että

arvosteli edustaja viitasen suulla myös sitä että jokaisen työntekijän verotusta kevennetään hämmästelen sitä että tällaista verolinjaa näin rajusti täällä arvostellaan mutta mutta tietysti jokaisella on oikeus oikeus ja ja toivotaan että nämä

arvoisat edustajat kohta kertomani ei koske yksin edustaja heinosta kiinnitän huomiota eduskunnan työjärjestykseen sen neljänteenkymmenenteenyhdeksänteen pykälään sanotaan muun muassa puhemies valvoo että kukin puhuja pysyy käsiteltävässä asiassa jos puhuja poikkeaa asiasta puhemiehen tulee muistuttaa häntä asiassa pysymisen vaatimuksesta arvoisat edustajat minulla ei ole tässä vaiheessa syytä huomauttaa ketään minun oli syytä lukea työjärjestyksen neljäskymmenesyhdeksäs pykälä sen keskeinen sisältö myönnän nyt aikaisemmasta poiketen tällä kertaa vastauspuheenvuoron edustaja viitaselle
arvoisa puhemies tämä

nyt vastauspuheenvuoro jos sallitte tähän edustaja heinoselle eli edustaja heinonen minä luulen että ensi viikolla te ette enää ihmettele tätä kritiikkiä nimittäin teillä on nyt viikonloppu aikaa tutustua aika tarkkaan näihin tämän hallituksen veroesityksiin kyllä minä vähän pelkään että siinä on nyt käymässä niin että kun te teitte esimerkiksi eläkkeensaajien verotuksen osalta jo tälle vuodelle epäreilun teon te eriarvoistitte eläkkeensaajan ja palkansaajan verotuksen niin tämä veroero pysyy ja joiltain osin jopa kasvaa aivan päinvastoin kuin mitä olette kertoneet minä toivon että voimme rehellisesti keskustella näistä asioista sitten paremmalla ajalla ensi viikolla mutta tämä nyt tällaiseksi pieneksi

puhemies pankkivaltuuston kertomuksessa tuodaan hyvin esille keskuspankkirahoituksen ongelmat tällä hetkellä ehkä sellainen sanonta että narulla on vaikea työntää kuvaisi tällä hetkellä tätä euroopan rahapolitiikkaa ja toisaalta myöskin sitten talouspolitiikan ongelmia tänä päivänä todellakin keskuspankissa on negatiiviset korot elikkä pankit maksavat siitä hyvästä että makuuttavat rahojansa siellä ja tuntuu että pankkilainan saatavuus rahan saatavuus ei niinkään ole se ongelma eurooppalaisilla markkinoilla vaan se että yksinkertaisesti kysyntää ei saada liikenteeseen ja kannattavia investointikohteita ei ole ja siksi tämmöisiä hyvin radikaalejakin keinoja jopa esimerkiksi helikopterirahoitusta on ehdotettu ratkaisuksi ehkä tähän velkaantumiskeskusteluun vielä sen verran haluan sanoa että edellistä hallitustahan haukuttiin kaikkien aikojen huonoimmaksi hallitukseksi täytyy kuitenkin muistaa se että edellinen hallitus puolitti sitä sitä edellisen hallituksen velkataakan nyt tällä hetkellä kun katsoo tämän hallituksen talouspoliittista linjaa me olemme vasta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista siinä samassa tilanteessa kuin mihin edellinen hallitus

edellinen hallitus nosti sadalla eurolla perusturvaa ja tämä nykyinen leikkaa elikkä kyllä tässä täytyy katsoa sitä mihin niitä rahoja sitten kohdennetaan